SOLVIT verkosto on välineenä hyvä, mutta valitettavasti sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. SOLVIT ei siis ole ollut mikään menestystarina eivätkä kuluttajat ja yrittäjät ole tunteneet riittävästi Sinun Eurooppasi portaalia. SOLVIT verkoston huonosta tunnettavuudesta huolimatta verkosto on kuitenkin tehnyt usein merkittäviä ratkaisuja, jotka itsessään ovat menestystarinoita. Verkoston ansiosta jäsenvaltioiden yritystoimintaan liittyviä säännöksiä on muutettu siten, että toisessa jäsenvaltiossa toimivat yritykset voivat toimia yhteisillä sisämarkkinoilla samoin edellytyksin ja vaatimuksin kuin paikalliset yritykset. Samoin SOLVIT verkoston ansiosta on muun muassa ratkaistu useita kansalaistemme sairausvakuutukseen liittyviä syrjintätapauksia sekä estetty EU kansalaisten säästöjen kaksinkertainen verotus.